Arvoisa puhemies, sisämarkkinoiden kasvupotentiaalia ei saada täydellisesti käyttöön, ellei voida varmistaa jakelumarkkinoiden toimivuutta ja logistiikkapalveluiden laatua.

Työllisyysvaliokunnassa, kun teimme lausuntoa tähän, kiinnitimme erityisesti huomiota siihen, että nopeastikin kasvava ala saattaa houkutella yrityksiä, jotka eivät esimerkiksi noudata työsuojelua tai kunnioita työehtoja, ja myös valeyrittäjiä voi esiintyä. Rajatylittävät toimitukset ovat myös paljon kalliimpia, koska yhteiset standardit puuttuvat, ja lisäksi joillakin alueilla saatetaan käyttää sellaisia hinnoittelustrategioita tai jotkut yritykset saattavat käyttää määräävää markkina asemaa siten, että kilpailijat käytännössä suljetaan pois.